ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö viisitoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies tosiaan tämä kansainvälisen rokotetutkimuksen edistäminen on valtavan tärkeää ja erityisesti tässä pandemiatilanteessa jonka nyt kohtaamme tarvitaan ripeää etenemistä jotta saadaan tilanne hallintaan se on välttämätöntä sekä kansanterveyden kannalta niin suomessa kuin globaalisti mutta myös kansantalouksien kannalta ympäri maailmaa tämä lockdown tilanne joka on vallinnut joka puolella maailmaa on aiheuttanut suomenkin kansantaloudelle miljardiluokan menetykset viikossa tässä mielessä vaikka voimme olla toiveikkaita siitä että koko maailmanlaajuinen tiedeyhteisö on koonnut voimansa yhteen edistämään tätä rokotetutkimusta ja se etenee näkisin kuitenkin tärkeäksi sen että myös suomessa ja varmasti yhteistyössä muiden pohjoismaiden kanssa käytäisiin vakava pohdinta siitä tulisiko meillä olla kansallista tai vähintään yhteispohjoismaista rokotetutkimusta ja tuotantoa suomella on hieno historia siinä miten rokotteita on kehitetty ja olemme olleet aivan maailman kärkeä myös rokotekattavuudessa tästä suuri kiitos vaikkapa hienolle neuvolajärjestelmällemme suomi luo hyvät puitteet lääketieteelliselle tutkimukselle korkean osaamisemme ansiosta mutta myös vaikkapa monien kansanterveyteen liittyvien rekisterien ansiosta joita täällä pystytään vastuullisesti ja tietoturvallisesti käyttämään

ja mahdollisesti tuotannon edistäminen kansallisesti tai yhteispohjoismaisesti vaativat ovat viime kädessä hyvin pieniä summia suhteessa siihen mitkä ovat potentiaaliset kansantalouden menetykset tilanteessa jossa ihmiskunta kohtaa tällaisen pandemian jonka olemme nyt tänä keväänä joutuneet kohtaamaan tämä on erittäin tärkeää että tämä rokotus etenee

arvoisa puhemies tämä on tärkeä askel kansainvälisessä rokotetutkimuksessa ja rokotteiden kehittämisessä ja on hienoa että suomi lähtee nyt mukaan tähän kansainväliseen yhteistyöhön eduskunta hyväksyi lisätalousarvioesityksessä että yhtenä miljoona euroa lisätään sosiaali ja terveysministeriön kansainväliset jäsenmaksut momentille ivihin liittymisen kustannuksina ja siitä puolet puolet viisisataatuhatta euroa kohdennetaan ivin perusbudjettiin vuotuisena maksuna ja viisisataatuhatta euroa covid rokotetutkimukseen tämä on merkittävää että suomi pääsee tällä tavalla kansainvälisessä yhteistyössä kehittämään rokotteita ja myöskin tähän ajankohtaiseen koronarokotteeseen liittyen jolla on kiire ja jota kannattaa kiirehtiä valiokunnassa myös kiinnitimme huomiota siihen että pidämme hyvin tärkeänä että rokoteinstituutin varojenkäyttöä seurataan huolellisesti

on hienoa ja kannatettavaa että suomi tällä esityksellä siirtyy kansainvälisen rokoteinstituutin ivin jäseneksi ja osaksi maailmanlaajuista rokotetutkimusta ja kehitystä voimme näin vaikuttaa myös instituutin yhteistyöhön suomalaisten yliopistojen ja suomalaisen rokotevalmistuksen kanssa osana kehitysyhteistyötä on tämän vuoden budjetissa ensimmäistä kertaa myös tukea kansainväliselle rokoteorganisaatiolle gaville jonka toiminta keskittyy rokotteiden hankintaan laajamittaisesti mikä mahdollistaa etenkin kehitysmaiden lasten rokottamisen on todella hienoa että suomi on mukana tässä kansainvälisessä rokotekehityksessä ja ivin jäsenyydellä on myös merkitystä meille meille täällä suomessa covid yhdeksäntoista rokotteen saatavuuden ja ja oman tuotannon kannalta

se oli tänään sosiaali ja terveysvaliokunnassa mietintökäsittelyssä ja ja olemme saaneet sen nopeasti tänne täysistuntoon eikä tässä ole asiallisesti ottaen lisättävää kollegojen puheenvuoroihin sillä tavalla haluaisin hahmottaa tätä järjestöä josta me kävimme valiokunnassa eilen laajemman keskustelun kuin tänään että tässähän on järjestö joka alun perin on keskittynyt kehitysmaiden lasten eri eri tartuntatautiasioihin erityisesti ripuliin ja tällaisiin asioihin joihin sadattuhannet lapset edelleen menehtyvät alikehittyneissä maissa mutta tässä uudessa tilanteessa tässä pandemiatilanteessa tällaisen olemassa olevan kansallisen verkoston jonka päätoimipiste sijaitsee etelä koreassa hyödyntäminen on aivan ensiarvoista ja sen takia suomen kannattaa nyt liittyä tähän suomellahan on ollut siellä hallintoneuvostopaikka jo aikaisemmin mutta nyt tämä sitten virallistuu selvemmin eli tässä mielessä ajankohta on antanut tilauksen tälle nyt tehtävälle päätökselle

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kuusitoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat maailmanlaajuinen ongelma joka on yleistynyt viime vuosina myös meillä suomessa meillä suomessahan on kansainvälisesti vertailtuna varsin hyvin varauduttu myös lääkkeiden saatavuuden osalta poikkeustilanteisiin mutta koronan aiheuttamat aiheuttamat poikkeusolot kuitenkin osoittivat sen että meidän viranomaisillamme tulee olla valmius nopeasti turvata lääkkeiden saatavuus esimerkiksi sellaisessa tilanteessa jossa ihmiset rientävät apteekkeihin hamstraamaan lääkkeitä näiden ehdotettujen muutosten tavoitteena on juuri se että estettäisiin lääkkeiden hamstraamista ja parannettaisiin sillä tavalla kansalaisten yhdenvertaisuutta saada tarvitsemansa lääkkeet esimerkiksi taloudellisesta asemasta riippumatta hallituksen esitys on tämän vuoksi erittäin hyvä ja kannatettava kun käsittelimme sosiaali ja terveysvaliokunnassa tätä asiaa ja laadimme mietinnön teimme ensimmäiseen lakiehdotukseen neljä tarpeellista muutosta haluaisin tässä yhteydessä todeta myös sen kuten äsken edellisessä täysistunnossa kun puhuimme yritystoiminnasta ja siitä miten olemme tämän kevään ja alkukesän aikana oppineet varautumaan yritystoiminnan tukemiseen että tämä tilanne on osoittanut myös sen että olemme oppineet kehittämään myös meidän lääkehuoltoamme nyt kun meillä valmiuslain kahdeksannenkymmenennenseitsemännen pykälän mukaiset säännökset ovat voimassa enää kesäkuun loppuun asti niin sen jälkeen sen jälkeen voimme turvata sitten näillä kyseisillä lakimuutoksilla lääkkeiden saatavuuden jatkossa kun viranomaiset voivat voivat toimia ilman valmiuslakiakin ja pystyvät sitten varautumaan siihen että kaikki kansalaiset saavat tarvitsemansa lääkkeet

arvoisa puhemies tosiaan edustaja aittakumpu joka tunnetaan taitavana puhujana hyvin esitteli tätä asiaa edellä enkä mene siihen sen tarkemmin on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota siihen että tosiaan valtioneuvosto maanantaina yleisistunnossaan antoi nämä asetukset valmiuslain täytäntöönpanoasetusten kumoamisesta ja ne tulivat puoliltaöin voimaan elikkä tiistaista eteenpäin suomi on ollut normaalioloissa ja valmiuslain pykälät eivät enää ole voimassa näin ollen myöskään tältä osin tällaista poikkeusolosääntelyä ei ole on todella tärkeää että tämä asia nyt eteneekin ripeästi ja sosiaali ja terveysvaliokunta on tehnyt tässä hyvää työtä olen sitä mieltä että kun suomi selviytyi seitsemänkymmentäviisi vuotta ilman poikkeusoloja maaliskuussa aivan ilmeisestä tarpeesta todettiin että suomessa vallitsevat poikkeusolot ja valmiuslain tarpeelliset toimivaltuudet otettiin käyttöön jotta pandemiatilannetta voitiin hallita ja vaikkapa lääkehuoltoa turvata tässä kaikkien mieltä järkyttäneessä pelottavassa tilanteessa kun olimme tämän virusepidemian edessä

on kuitenkin hyvä muistaa mitä vanha kansa sanoo vahinko ei tule kello kaulassa on todella hienoa ja tärkeää että suomi on yhteiskunta joka on sekä lakiteknisesti varautunut mutta myös käytännössä yhteiskunnan eri toiminnoissa harjoitusten kautta ja vaikkapa huoltovarmuustoiminnalla varautunut siihen että yhteiskuntaa voi uhata häiriötilanne

hyvä että tätä normaaliolojen lainsäädäntöä nyt edelleen kehitetään
arvoisa puhemies jälleen kerran tässä kollegat ovat käyttäneet hyviä puheenvuoroja ja vain niiltä osin käytän nyt itse puheenvuoron jos jotain olennaista jäi heiltä tähän tärkeään asiaan sanomatta lääkelakihan on hyvin laaja laki ja olemme talven aikana parikin kertaa tehneet siihen jo eräitä muutoksia ja varmasti niitä tulee tässä syyskaudellakin edelleen tehtäväksi nyt nämä liittyvät siihen juuri niin kuin täällä edellä kuvattiin että me näiden poikkeusolojen aikana pyrimme luomaan edellytykset säädellä lääkkeiden saatavuutta valmiuslain kahdeksannenkymmenennenseitsemännen pykälän nojalla ja nyt kun se ei ole enää voimassa ja kuitenkin tarve tällaiselle säätelylle on olemassa niin yleisen ideologian mukaan me siirrämme näitä nyt tänne normaalilainsäädännön puolelle ja niin tässäkin tässäkin tapahtuu tässähän on myös pienen pieni muutos tartuntatautilakiin se on lähinnä kieliopillinen mikä selkeyttää tietyn pykälän ymmärtämistä ei sisällä varsinaisesti tämmöistä olennaista asiamuutosta sitten tässä myös tätä velvoitevarastointia parannetaan tai niitä velvollisuuksia siellä täsmennetään tämä on hyvin tärkeätä koska niin kuin jo puheenvuoroissa on kuultu ja täällä aiemmin lääkeasioita käsiteltäessä on tullut esille meillä suomalaisilla on ollut viime vuosina valitettavaa kokemusta siitä että joskus hyvinkin tärkeät ja arkisin paljon tarvittavat lääkkeet ovat saattaneet loppua apteekeista milloin se on liittynyt tukkukaupan ongelmaan milloin se on liittynyt kansainväliseen saatavuuteen raaka aineongelmiin ja tällä tavalla tässä mielessä tämä on erinomainen tilaisuus korostaa sitä että suomessa todella pitäisi paneutua uudelleen oman lääketuotannon kehittämiseen joko lähinaapureiden tarkoitan lähinnä pohjoismaita tai sitten kansallisina toimenpiteinä koska meillä on kovan luokan osaaminen näissä asioissa niin olisi tärkeää että että me saisimme myös omaa tuotantoa tämä lakiesitys oli todellakin sosiaali ja terveysvaliokunnassa ja siihen tehtiin muutoksia jotka vielä